Joka tapauksessa Cancún virallisti Kööpenhaminassa annetut päästösitoumukset. Samalla Cancún totesi, että ne eivät riitä ilmastomuutoksen pitämiseen kahden asteen alapuolella, ja kehotti teollisuusmaita tiukentamaan päästötavoitteitaan.

Tämä on paras tapa edistää sitä, että saamme ensi vuonna Durbanissa aikaan sen, mitä pitää, eli kattavan kansainvälisen ilmastosopimuksen. Cancúnin jälkeen väite, että EU olisi yksin ilmastotavoitteittensa kanssa, on selkeästi vanhentunut.